Arvoisa puhemies, epäkohdista, kuten erilaisista rahavarojen ja muun omaisuuden väärinkäytöksistä, veronkierrosta ja muista varkauksista ja rikoksista ilmoittaminen on edellytyksenä sille, että vallitseviin ongelmiin voidaan puuttua. Jos väärinkäytöksiä havaitsevat voivat luottaa ilmoitusten asianmukaiseen käsittelyyn, he todennäköisemmin myös tekevät ilmoituksen. Tällöin rikollinen toiminta, joka saattaa aiheuttaa suuriakin taloudellisia menetyksiä koko yhteiskunnalle ja julkiselle edulle tai yksittäiselle yritykselle, saadaan tutkinnan kohteeksi ajoissa. Pidän tärkeänä sitä, että väärinkäytösten ilmoittajat voivat tehdä ilmoituksen joko organisaation sisällä tai suoraan viranomaisille.